osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia ensin päätetään puolustusvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista

arvoisa herra puhemies tämä asia oli meillä puolustusvaliokunnassa käsittelyssä ja ensimmäisen käsittelyn yhteydessä muun muassa edustaja pauli kiuru piti hyviä puheenvuoroja tästä tärkeästä asiasta tässä on siis kyse suomen norjan ja ruotsin hallitusten välisestä huoltovarmuudesta ja tässä kokonaisuudessa on myös tanska ollut mukana kyse on siis hallitusten välisen puolustusmateriaalialaa koskevan yhteistyösopimuksen päivittämisestä arvoisa puhemies vuoden kaksituhattaseitsemäntoista puolustusselonteossa todettiin että kansainvälistä materiaaliyhteistyötä syvennetään sitä jatketaan niin pohjoismaiden kesken euroopan unionin kesken kuin myös naton kesken ja kahdenvälisinkin sopimuksin ja tämä on yksi osa tätä vuonna kaksituhattaseitsemäntoista

tärkeänä että myöhemmässä vaiheessa myös tanska voisi liittyä tähän sopimukseen mukaan arvoisa puhemies tämä työ sai alkunsa jo ennen tuota vuotta kaksituhattaseitsemäntoista kun puolustusministerit vuonna kaksituhattayksitoista tanskan suomen norjan ja ruotsin toimesta perustivat työryhmän uudistamaan kaksituhatta luvun alusta voimassa ollutta puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemiseen tehtyä sopimusta ja ja nyt tämä sopimus on on siis päätöksentekovaiheessa myös meidän parlamentissamme on tärkeää että me huolehdimme omasta huoltovarmuudestamme mutta niin kuin tässä meidän puolustusvaliokunnan mietinnössä todetaan monet asiat ovat sellaisia ettemme me tulevaisuudessa yksin niiden kanssa tule pärjäämään ja silloin on tärkeää että tämä yhteistyö toimii meidän kumppani ja ystävämaidemme kanssa saumattomasti ja tehokkaasti ja yksi asia tietysti mikä erityisesti nousee esille on vaikkapa tämä hornetien korvaaminen jossa ilmavoimille tulee uusia monitoimihävittäjiä ja samaan aikaan on myös merivoimien korvettien hankkiminen ja esimerkiksi vauriokorjaukset kaluston ylläpitokyky kotimaassa tulee säilyttää tämän koko elinkaaren ajan ja pidän kyllä tärkeänä että esimerkiksi patrian tyyppinen osaaminen säilyy suomessa tulevaisuudessakin se on tärkeä työllisyysvaikutus mutta myös huoltovarmuuskysymys
arvoisa herra puhemies huoltovarmuus niin puolustusmateriaalihankinnoissa energiassa ruoassa kuin lääkkeissä on äärimmäisen tärkeä tekijä ja sen takia näissä puolustusmateriaalihankinnoissa on hyvä että pohjoismainen yhteistyö etenee myös tämän sopimuksen osalta

pohjoismaista työtähän meidän maanpuolustuksessa ollaan määrätietoisesti edistetty yhtenä osana niin tätä huoltovarmuutta kuin koko meidän maanpuolustuskykyä myöskin se että me pidämme meidän omat asiat täällä suomessa kunnossa ja vahvistamme sitä tällä pohjoismaisella yhteistyöllä vahvistaa kokonaisuudessaan sitä turvallisuutta mitä suomikin pystyy tähän itämeren alueelle ja ja globaalistikin tuottamaan

muissa materiaalihankinnoissa on tärkeää päästä konkreettiseen yhteistyöhön patria on meillä ihan keskeinen näyttö tämmöisestä pohjoismaisesta puolustusalan yhteistyöstä siitähän hitusen alle puolet omistaa norjalainen kongsberg ja ja tällä yhteistyöllä on saatu hyviä tuloksia käyntiin puolustusmateriaalien valmistelussa ja ylläpidossa ja ja huollossa nämä molemmat tukevat vahvalta osin toisiaan kaiken kaikkiaan on hyvä että tätä yhteistyötä jatketaan konkreettisella tasolla sopimusten keinoin ja ja tämä puolustusmateriaalisopimuksen päivittäminen on yksi erittäin tärkeä osa

arvoisa herra puhemies kuten kaksi edellistä edustajakollegaa omissa puheenvuoroissaan totesivat tämä yhteistyö huoltovarmuuden parantamiseksi puolustusmateriaalien alalla ja ja muutenkin pohjoismaiden kesken on erittäin tervetullutta kannattaa muistaa se että me pohjoisina valtioina olemme luontaisesti vuosikymmeniä vuosisatoja tehneet keskenämme yhteistyötä tunnemme toisemme hyvin olemme demokraattisia valtioita ja teknologiamme mitä käytetään eri yhteyksissä suomessa ruotsissa ja norjassa ovat suurin piirtein samanlaisia olemme korkean teknologian maita maita hallitsemme esimerkiksi tietotekniikan ja siihen liittyvät asiat erittäin hyvin ja sitten yhteiskuntajärjestykseltämme olemme demokraattisia valtioita muutenkin ja avoimia yhteiskuntia olen monesti ihmetellyt aikaisempina vuosina miten vähän kuitenkin loppujen lopuksi sitä

yhteistyöasioita mitä tässä nyt parhaillaan käsitellään tervehdin erittäin suurella lämmöllä ja kannustan näitä toimijoita jotka näitä tällaisia hankkeita vievät eteenpäin

arvoisa puhemies täällä alkuviikosta puhuttiinkin ensimmäisessä käsittelyssä tästä huoltovarmuuden kannalta tärkeästä yhteistyösopimuksesta puolustusmateriaalihankinnoissa pohjoismaitten kesken jo tuossa keskustelussa toin erityisesti esille sitä että on tärkeää että me teemme sitä yhteistyötä ja sitä yhteistyötä on varmasti helpointa tehdä juuri sellaisissa materiaalihankinnoissa niin kuin täällä kollegatkin ovat maininneet jotka liittyvät esimerkiksi vaikkapa asusteisiin tahikka liittyvät esimerkiksi ammuksiin tai vastaaviin niin sanottuihin bulkkitavaroihin mutta sitten mitä enemmän mennään siihen kansalliseen puolustuskykyyn syvälle meneviin järjestelmiin ja vastaaviin niin niitten niitten räätälöinti ja toisaalta niitten haavoittuvuus ovat sitä luokkaa että näissä tilanteissa hyvin harvoin pystytään tekemään sitten sellaisia yhteishankintoja meillä on menneisyydestä muun muassa tämä helikopterihankinta sellaisena

huomattiin että no ei ei tämä taidakaan tulla yhtään sen halvemmaksi kuin että jokainen tekee ne omat hankintansa päinvastoin siinä mielessä on hyvä muistaa että nämä nämä nimenomaan soveltuvat tietyntyyppisiin materiaalihankintoihin ja niissä varmasti yhteistyötä pystytään jatkossakin yhä enemmän tekemään mutta sitten meillä on jokaisella maalla varmasti omia kansallisia tarpeita ja pitkälle meneviä räätälöintejä missä sitten

arvoisa herra puhemies tuossa ihailin edustaja heinosen puhetta kun hän sai asetettua sopivasti sanansa siten että päästiin aivan meteor ohjuksiin saakka tässä yhteydessä onkin hyvä jatkaa tästä aiheesta nimittäin monet meistä ovat erittäin tyytyväisiä lisääntyneeseen yhteistyöhön niin viranomaisyhteistyössä kuin tässä tapauksessa huoltovarmuuden osalta ja etenkin puolustusmateriaalien yhteisessä kehittämisessä ja niiden teollistamisessa on kuitenkin muistutettava siitä että kuitenkin vielä erittäin suuri osa puolustusvoimien keskeisistä materiaaleista on tehty jossakin aivan muualla kuin täällä ja tavallaan tämän yhteistyön lisäämistä ei kuitenkaan siinä mielessä pidä ylikorostaa eli olemme edelleen ja tulemme jatkossakin olemaan erittäin riippuvaisia länsimaisesta yhteistyöstä ja muusta aseteollisuuden kehittämisestä eli tässä yhteydessä toivon että että olisimme entistä valmiimpia vastaaviin

arvoisa puhemies pitää kiittää edustaja heinosta hän piti hyvän puheenvuoron haluan vielä nostaa sieltä muutamia asioita tuo meidän oma puolustusvälineteollisuuden yhtiö patria joka on osaomisteisesti kongsbergin joka on norjalainen meidän pitää kaikin keinoin pitää huoli siitä että kotimainen puolustusvälineteollisuus säilyy suomessa ja varmistaa sen asema koska koska mahdollisen kriisitilanteen sattuessa se on ainut varma asia mihinkä voimme silloin tukeutua toinen asia minkä haluan tähän liittää pikkuisen liittyy siihen lyijykieltoasiaan meidän oman patruunanvalmistuksen varmistaminen suomessa

emme lähde tähän lyijykieltoasiaan mukaan vaan vaan pidämme huolen siitä että suomessa lapualla patruunanvalmistus säilyy se on myös osa meidän huoltovarmuutta huoltovarmuudesta ehkä haluaisin nostaa myös semmoisen että kun suomessa on useita erilaisia hankkeita joissa biopolttoaineita kehitetään ja suunnitellaan niin mielestäni näitä voisi myös yhdistää osittain tänne huoltovarmuuden alle että myös kriisitilanteen sattuessa meillä on oma biopolttoainevalmistus kalusto pääsee lähtemään liikkeelle

mielestäni puolustusvälineteollisuus luo suomeen työtä se on myös vientiteollisuutta ja meidän pitää pitää siitä huoli ja taata sille toimintaedellytykset että se pystyy toimimaan suomessa

arvoisa herra puhemies tämä on sinänsä erittäin merkittävä pykälä ja esitys jos ajatellaan mitä mitä pohjoismaisella yhteistyöllä voidaan saavuttaa me olemme määrätietoisesti pyrkineet lisäämään yhteistyötä pohjoismaiden välillä ja nythän syksyllä meidän ulkoministerimme sopivat että laaditaan yhdessä stoltenberg kakkosraportti tämä ehdotus on määrä jättää pohjoismaiden ulkoministereille vuoden kaksituhattakaksikymmentä puolivälissä ja sitä odotellaan jos ajatellaan sitä vuonna kaksituhattayhdeksän tehtyä stoltenberg ykkösraporttia niin ne ehdotukset mitä siellä silloin on tehty ja annettu lähestulkoon kaikki toteutettu no ei nyt voi sanoa että kaikki mutta sitä kautta mitä on toteutettu niillä on ollut merkitystä myös siinä miten näiden kymmenen vuoden aikana on kuljettu eteenpäin näen että se raportti oli silloin erittäin onnistunut ja olemmehan me lisänneet silloin myöskin harjoituksiin ja pelastustoimiin liittyvää yhteistyötä ja nyt sitten tällaiset mitä nytkin on ollut käsittelyssä varmasti osaltaan vaikuttavat siihen työhön mitä silloin aikaisemmin on tehty pohjoismaiden neuvostossa kaivanneet pitkään tätä kakkosraporttia ja nyt vihdoista viimein päästään sitten puheista toimeen ja toivon että tämä raportti menee vielä pidemmälle kuin stoltenberg ykkönen aikoinaan meillä on kuitenkin ollut aikaisemmin siinä keskustelussa siviiliturvallisuus ja myöskin siviilipuolustus mutta erilaisissa tavarantoimituksissa huoltovarmuudessa ja vielä kesäaikaan nähdyissä metsäpaloissa näissä kaikissa pystytään

arvoisa herra puhemies pohjoismaat eu maat nato ovat luontaisia yhteistyösuuntia suomelle kun puhutaan puolustuksesta samoin tietysti kahdenväliset sopimukset samaan tyyliin ajattelevien valtioiden kanssa se tyyli on se että teemme rakentavasti yhteistyötä niiden maiden kanssa jotka haluavat turvata rauhaa haluavat tehdä yhteistyötä ja varmistaa ihmisille ihmisoikeuksien säilymisen meillä on muunkinlaisia valtioita maailmassa ja jopa tässä euroopan lähialueella tämä sopimus on erittäin myönteinen esimerkiksi yhteisillä hankinnoilla hankinnoilla voidaan saada samalla rahalla enemmän tai vähemmällä vähemmällä rahalla sama määrä kuin yksin toimien sotilaallinen huoltovarmuus on tärkeä tärkeä näkökulma jos puhutaan nyt vaikka tykistön ammuksista niin jos on yhteensopivia ammuksia varastot ovat silloin mahdollisesti kaikkien käytettävissä jos sellainen ikävä tilanne on yhteisharjoituksia esimerkiksi ruotsin ja norjan kanssa katson kiitollisuudella näin pitää toimia näin pitää harjoitella viimeisenä asiana myönteisenä myönteisenä sellaisena taisi olla tässä aivan tällä viikolla kun tasavallan presidentti vieraili parolassa panssariprikaatissa ja minun mielestäni tämä osoittaa presidentiltä sellaista aitoa ja oikeata kiinnostusta maanpuolustukseen ja siihen työhön mitä siellä kentällä tehdään arvoisa
arvoisa herra puhemies edeltäneen puheenvuoron jatkoksi tasavallan presidentti on myös puolustusvoimien ylipäällikkö ja on luonnollista ja ja erittäin hyvä niin kuin edustaja kiuru tuossa totesi että myös presidentti omalla toiminnallaan näyttää näyttää esimerkkiä meille kaikille muille olen itse saanut työskennellä puolustusvaliokunnassa nyt kohta kymmenen vuoden ajan ja seurata tätä huoltovarmuuskeskustelua ja huoltovarmuuden parissa tehtäviä päätöksiä ja tervehdin ilolla tätä pohjoismaiden yhteistä sopimusta ja suunnittelua yhteisen huoltovarmuuden kehittämiseksi mutta haluan tuoda esiin myös sen että pelkkä yhteistyö eri toimijoiden välillä ei kuitenkaan riitä suomi nimiselle maalle ja me tarvitsemmekin omaa puolustusteollisuutta oman puolustusteollisuuden varmistaminen on osa kansallista ja myös pohjoismaista yhteistä huoltovarmuutta

voimme täällä eduskunnassa tai maan hallituksessa edistää sitä että suomalainen huoltovarmuus suomalainen puolustusteollisuus ne seitsemäntuhatta työpaikkaa ja ja ne strategisesti tärkeät toimialat pysyisivät suomessa tarvitaan myös aktiivisia toimia ja toivon että että hallitus eduskunnan tuella pystyy osaltaan varmistamaan että suomalainen osaaminen puolustusteollisuudessa tällä niemellä jatkuu kuitenkin esimerkkinä historian muistijälkenä muistijälkenä haluan sanoa myös sen että tästä ei ole kovin montaa vuotta kun kun poliittisessa keskustelussa julkisessa keskustelussa käytiin esimerkiksi suomalaisen ruutituotannon varmistamisesta keskustelua ja oli erilaisia suunnitelmia ilmassa kuitenkin tuon osalta eduskunnan puolustusvaliokunnan mietinnön mukaisesti suomi piti suomessa oman ruutituotantonsa omissa käsissään joka nyt on yhteisyritys nammon toimintaa patrian ja ja norjalaisen toimijan välillä kannustaisin tässäkin näkemään mahdollisimman pitkälle tulevia vuosia ennen kuin tehdään ainakaan sensuuntaisia ratkaisuja että suomesta

pohjoismainen yhteistyö puolustusasioissa on mielestäni erittäin tärkeä asia ja on helppo yhtyä tässä aikaisempiin monen kollegan monen muun edustajan hyviin puheenvuoroihin huoltovarmuuskysymykset ovat uskottavassa puolustuksessa ja puolustuskyvyssä todella isossa roolissa vielä kun on nähtävissä että entistä enemmän perinteinen sodan ja rauhan välinen raja on hämärtymässä ja puhutaan että entistä enemmän sodankäynti on niin sanottua hybriditoimintaa vaikuttamista esimerkiksi tietoverkoissa kybervaikuttamista tai vaikuttamista energiansaantiin vaikuttamista

ja mielestäni meidän kannattaa tulevissa kalliissa ratkaisuissa tulevissa puolustusratkaisuissa ennakkoluulottomasti katsoa ruotsin suuntaan ja muidenkin pohjoismaiden suuntaan ja miettiä minkälaisia ratkaisuja sieltä löytää olemme kuitenkin hyvin samanlaisia ja naapurimme jakavat tämän samanlaisen ajattelun hyvinvointiyhteiskunnasta oikeusvaltiosta ja demokratiasta jotka kaikki tällä hetkellä valitettavasti maailmassa tuntuvat olevan jonkin verran uhattuina

niin siviilipuolella kuin sitten puolustussektorilla mutta minä kyllä ihmettelen tätä vauhtia joka varsinkin viime kaudella oli niin niin tavaton meillä on yksi kolmenkeskinen yhteistyösopimus ja kahdeksan kahdenkeskistä sopimusta enkä ole ihan kauhean vakuuttunut siitä että esimerkiksi japanin kanssa tehty sopimus olisi meidän huoltovarmuuden kannalta kauhean tärkeä ei minulla ainakaan semmoista näköalaa ole hyvin huomionarvoinen oli tämä maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan selvitys kun se on tämmöinen pitkän aikajänteen ja aikasarjan selvitys niin siinähän todettiin hyvin selkeästi se että mitä lähemmäs tämä yhteistyökumppani tulee puolustuksen alalla niin sitä tärkeämmäksi se koetaan mikä tietenkin on on luonnollista enpä malta olla muistelematta sitä kun edustaja kiuru sanoi että maat joilla on sama tyyli taisi olla tyyli se sana mitä käytitte minä en tiedä onko tyyli sama kuin arvo kun viime kaudella silloinen ulkoministeri elikkä ulkoministeri soini tammikuussa kaksituhattaseitsemäntoista sanoi suurlähettilästapaamisessa että suomella ja turkilla on yhteiset arvot niin toivottavasti tänä päivänä ei sellaisia puheita kauhean paljon paljon kuule eli näissäkään yhteistyökuvioissa ei saa olla liian sinisilmäinen vaan pitää katsoa terveellä tavalla kansallinen etu niin tekevät kaikki muutkin maat niin tekevät ne yhteistyökumppanit kun nyt sitten uutisoitiin esimerkiksi tämä crypto agn tapaus jossa ruotsi tiesi kymmeniä vuosia että suomen hallinto käytti sellaista salausjärjestelmää joka oli tarkoituksella avattu ja jossa yhdysvallat oli johtavassa asemassa niin ruotsi tiesi tämän mutta eipä muistanut informoida suomea kyllä tämä kyberturvallisuuden varjeleminen on tänä päivänä vieläkin tärkeämpää
käytettävissä olevan ajan puitteissa myönnän vielä puheenvuoron edustaja hoskoselle sen jälkeen keskustelua jatketaan sitten seuraavalla viikolla

arvoisa herra puhemies sen haluan vielä sanoa että kun suomella norjalla ja ruotsilla on yhteinen maaraja ja olemme erittäin läheisessä yhteistyössä olleet kaikilla yhteiskunnan toimialoilla teollisuuden kannalta ja yleensä puolustusteollisuuden kannalta ja varustautumisen kannalta niin kun tällainen yhteistyö maarajojen yli että lähinaapurit tekevät yhteistyötä ja kriisiaika maailmassa aina määrävälein tulee sille emme pienenä valtiona mahda yhtään mitään

hoidetaan hyvin se antaa meille huoltovarmuudessa erittäin hyvän takeen hyvästä yhteistyöstä lähivuosina ja vuosikymmeninä tätä yhteistyötä meidän tulee vaalia ja edistää parhaamme mukaan myös äsken mainittujen valtioiden kesken koskee totta kai myös kaikkia pohjoismaita pohjoismainen yhteistyö on ollut näiden maiden välillä hyvin elävää ja vahvaa ja tässä asiassa toivon että se vahvistuisi edelleen koska se on suomen huoltovarmuuden kannalta äärimmäisen tärkeä